Turkin demokratiakehitys on viime aikoina kokenut kovia takaiskuja, eikä kurdien asema ole ainut huolestuttava seikka.

Patriarkka on maailmanlaajuisen kirkon päämies, joten hänet on kyllä voitava valita ihan mistä tahansa jäsenkirkosta. Samoin kirkoille tulisi taata omaisuudensuoja, ja laittomasti haltuun otettu omaisuus on palautettava. Halkin pappisseminaarin avaamisen puolesta täälläkin talossa on kerätty nimilistaa kirjallisella kannanotolla.

Mikäli Turkki näin turvaisi kristityn vähemmistön ihmisoikeudet, se antaisi äärimmäisen hienon esimerkin muillekin muslimimaille, että nekin takaisivat kristityille ihan samat oikeudet kuin kristityt maat takaavat omille muslimivähemmistöilleen.

On muistettava, että Turkin demokratiakehitys ei ole niinkään tärkeää EUlle kuin se on tärkeää Turkin omille kansalaisille. Siksi tätä matkaa on hyvä jatkaa, vaikka olemmekin päämäärästä eri mieltä.